Monet ihmisoikeusjärjestöt ovat raportoineet siitä, että tapaus ja syytteet heitä kohtaan saattavat olla täysin tekaistuja ja joka tapauksessa kuulustelujen aikana käytettiin kidutusta. Amnesty Internationalin mukaan ainut keino muutoksenhakuun on se, että tuomittujen perheet pyytävät presidentiltä armahdusta.